Arvoisa puhemies, parlamentti joutuu jo toistamiseen tänä vuonna ottamaan kantaa Keski Afrikan yhä heikkenevään ihmisoikeustilanteeseen.

Levottomuuksien vuoksi perheet ovat jättäneet kotinsa, humanitäärinen kriisi on vain syventynyt ja ruokapula kasvanut. Räikeintä on se, että raiskauksia käytetään sodan välineenä, kuten myös lapsisotilaitakin. Euroopan unionin tulee antaa täysi tukensa Kansainvälisen rikostuomioistuimen päätökselle tutkia Keski Afrikan tasavallan tekemät julmat ihmisoikeusrikokset. Uhrien ja heidän perheidensä vuoksi on tärkeää, että ihmisoikeusrikkomukset tutkitaan asianmukaisesti ja syyllisiä rangaistaan.